Arvoisa puhemies, tämä Bastosin mietintö uudesta osaamisesta ja työllisyydestä on todella tärkeä.

Näin ei pitäisi olla, koska Euroopan piti olla vuonna 2010 maailman johtavin tietoon perustuva talousalue.

Tällä hetkellä työväestön työttömyysprosentti on 9,5 prosenttia, mikä tarkoittaa, että meillä on 23 miljoonaa työtöntä Euroopan unionin alueella.

Miten voimme vastata siihen, että maailma on muuttunut ja niin sanottu kiinailmiö on hyvin voimakkaasti vaikuttamassa meihin? Me voimme vastata vain koulutuksella, satsaamalla innovaatioihin, uuteen tutkimukseen ja tuotekehittelyyn.